käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia keskustelu asiasta päättyi ja asian käsittely keskeytettiin seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anneli kiljunen kristiina salosen kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset kolme lausumaehdotusta arja juvonen sami savion kannattamana vastalauseen kaksi mukaiset kaksi lausumaehdotusta aino kaisa pekonen matti semin kannattamana vastalauseen neljä mukaiset kaksi lausumaehdotusta sekä eva biaudet mats löfströmin kannattamana vastalauseen viisi mukaiset

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi ja asian käsittely keskeytettiin seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anneli kiljunen kristiina salosen kannattamana ehdottanut että toinen lakiehdotus hylätään eva biaudet on mats löfströmin kannattamana ehdottanut että ensimmäinen ja toinen lakiehdotus hylätään arja juvonen on outi

krista mikkosen kannattamana tehnyt vastalauseen kolmen mukaisen lausumaehdotuksen ja aino kaisa kaisa pekonen matti semin kannattamana vastalauseen neljän mukaisen lausumaehdotuksen

ensin päätetään toisesta lakiehdotuksesta sitten ensimmäisestä lakiehdotuksesta ja lopuksi päätetään kolmannesta lakiehdotuksesta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on

kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään lisäksi kristiina salonen on

kannattamana tehnyt vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen

kahdettatoista